Ja mitä tapahtuu rikkaiden maiden köyhille alueille, kuten Walesille, Pohjois ja Itä Suomelle sekä Puolan köyhimmille alueille? Kärsivätkö nämä alueet tästä pahasti?